keskustelu asiasta päättyi kymmenes viidettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa on satu taavitsainen katja hännisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakemusten käsittelymaksun poistamista ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakuusitoista alkaen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat kuunnella keskittymään tähän elomaan esitykseen ja niitä jotka haluavat pitää kokouksia siirtymään pois tästä salista olkaa hyvä edustaja
kiitos arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakemusten käsittelymaksun poistamista ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakuusitoista alkaen kyseinen esitys tukee periaatetta koulutuksen maksuttomuudesta suomessa ja lisää samalla kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia kouluttautua sen vuoksi pidänkin kyseistä esitystä kannatettavana hallitus asetti aikaisemmin lukukausimaksut eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tämä oli tarpeellinen ja hyväkin uudistus joka monipuolistaa tasokkaiden korkeakoulujemme rahoituspohjaa monet korkeakoulut ovatkin nähneet lukukausimaksujen asettamisen positiivisena asiana osittain lukukausimaksuista johtuen pystymmekin nyt poistamaan hakemusten käsittelymaksut hakemusten käsittelymaksujen poistamisen ja lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia on kuitenkin seurattava tarkoin käsittelymaksun poistuessa nimittäin on olemassa myös mahdollisuus että hakemusten määrä lisääntyy huomattavasti koska haku on ilmaista kuten sivistysvaliokunnan lausumaehdotuksessa todetaan on ensiarvoisen tärkeää että uudistusten vaikutuksia hakijoiden tasoon ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen seurataan myös opetushallituksen rahoitus on turvattava hakupalveluiden varmistamiseksi korkeakoulumme tulevat jatkossakin olemaan kansainvälisiä ja tasokkaita opinahjoja joissa koulutuksen maksuttomuudella on tärkeä sija kiitos

arvoisa rouva puhemies

eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittäviä lukuvuosimaksuja koskevaa hallituksen esitystä hakemuksen käsittelymaksusta luopumisen tarkoituksena on yksinkertaistaa eu ja eta alueen ulkopuolisiin opiskelijoihin kohdistuvien maksujen kokonaisuutta ja jo tämä on kaikin puolin tavoiteltava asia yliopistolain kymmenennen pykälän ja ammattikorkeakoululain kolmannentoista a pykälän mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat vuodesta kaksituhattakuusitoista alkaen periä lukuvuosimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon ammattikorkeakoulututkintoon taikka ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa lukuvuosimaksuja koskevia säännöksiä sovelletaan korkeakouluja velvoittavina ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaseitsemäntoista tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin lukuvuosimaksun määrä on vähintään tuhatviisisataa euroa lukuvuodessa korkeakoulut määrittelevät lukuvuosimaksun suuruuden ja se voi vaihdella korkeakoulujen välillä ja korkeakoulujen eri koulutuksissa korkeakouluilla on oltava apurahajärjestelmä jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua muualla euroopassa on hyvin erilaisia käytäntöjä liittyen lukukausimaksuihin ja erilaisiin hakemusmaksuihin pääsääntöisesti ilmaisia opiskeluja ei ole ruotsissa peritään sekä lukukausimaksuja että hakijamaksuja tanskassa ei ole lainsäädäntöön perustuvaa yhtenäistä hakemusmaksua mutta korkeakoulut voivat itse päättää maksun perimisestä ja sen suuruudesta maksu kuitataan lukuvuosimaksusta jos hakija tulee valituksi norjassa peritään vain ilmoittautumismaksuja kyse on kansallisesta ratkaisusta sen suhteen minkälaisia maksuja eu ja eta alueen ulkopuolelta suomalaisiin korkeakouluihin hakevilta ja niissä opiskelevilta halutaan periä mielestäni tämä hallituksen esitys on hyvä ja tarkoituksenmukainen ja ymmärtääkseni tällä on pääsääntöisesti myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tuki takana

arvoisa puhemies edustaja elomaa piti jo erinomaisen puheenvuoron ja muutamia näkökulmia tästä me kävimme kovin keskustelua siitä että onko hyvä asia vai huono asia että hakumaksut poistetaan ja löysimme että puolensa kuten kolikollakin on kaksi puolta on hyvät asiansa ja huonot asiansa ja siltä osin totesimme että tässä on paikka myöskin laittaa

eri maissa on erilaisia käytäntöjä on maita joissa kerätään lukukausimaksuja ja myöskin hakumaksuja ja on maita joissa kerätään lukukausimaksuja mutta ei itse hakumaksuja toisaalta voi ajatella näinkin päin että ehkä se on hyvä että suomessa on valittu linja jossa luovutaan hakumaksuista koska meidän tehtävähän on madaltaa sitä kynnystä mahdollisesti meidän maksavilta asiakkailta meidän korkeakouluille ja ja näin ollen pidämme oven vähän enemmän avoinna meidän mahdollisille maksaville opiskelijoille siltä osin varmasti esitys on erinomainen toisaalta tähän tietenkin liittyy se että tähän päivään asti tässä on opetushallitus saanut kerättyä myöskin käsittelyänsä ja sitä taustatyötä varten rahoitusta ja nyt se rahoituspohja jää pois siltä osin on tietenkin paikka miettiä miten näitä opiskelija ja hakupalveluja sitten pystytään kehittämään ja ja siltä osin se asiallinen huoli on kirjattu myöskin valiokunnan mietintöön näen että asia on erittäin tärkeä ja tämä on tietenkin viesti siitä että tervetuloa suomeen tervetuloa suomeen opiskelemaan meidän loistaviin opinahjoihin muualta maailmaa eu ja eta maiden ulkopuolelta näin myöskin pystymme kansainvälistämään meidän korkeakoulujamme

arvoisa rouva puhemies tässä on tullutkin jo erittäin hyviä puheenvuoroja mutta kokonaisuutena tässä minusta mennään juuri sille tielle että tervetuloa kansainvälisyys tervetuloa yhä laadukkaampi opetus

maksuja ei tule niin mistä rahoitusta mutta mutta mielestäni kaikkinensa tämä tämä laki on hyvä ja hyvä että sivistysvaliokunta sitten halusi laittaa tähän lausuman jossa seurataan juuri tämän lainsäädännön

varsin hyvä ja ja valiokunta on tehnyt siinä sillä tavalla huolellista työtä että on hyvin kirjoittanut auki nämä mahdolliset uhat mitä tähän on liittynyt yhden asian täältä haluaisin nostaa kun täällä todetaan näin ja ammattikorkeakoulujen lukuvuosimaksut ohjautuvat suoraan asianomaiselle korkeakoululle joten niillä ei kateta osittainkaan opetushallituksen erityisiä kustannuksia hakupalveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä on erittäin hyvä että on suoraan ääneen sanottu tässä mietinnössä jotta tähän voi sitten aikanaan palata kun tiedämme että sellaista taipumusta on että jos johonkin instituutioon ylimääräistä rahaa jää niin sitten se tuonne valtiovarainministeriön kassaan jollakin tavalla ohjataan minusta tekstissä ja voidaan todeta että näin on eduskunnalle tämän päätöksen yhteydessä luvattu

eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille koska heitä oli määrällisesti paljon pitkälti yli kymmenentuhatta hakijaa asiantuntijat ovat antaneet ymmärtää että näiden joukossa on on myöskin verrattain paljonkin hakijoita jotka koettavat kepillä jäätä osan intressit ja halut tulla suomeen ihan välttämättä olleet opiskeluun suuntautuvia mutta ylipäätänsä aikanaan nähtiin hyväksi asettaa tällainen käsittelymaksu joka oli suuruusluokaltaan sadan sadan euron tienoilla kun tätä asiaa valiokunnassa käsiteltiin niin olin ja olimme myöskin sosialidemokraattisen sivistysvaliokunnan edustajina kallellaan siihen suuntaan että kun tämä käsittelymaksu nyt on ollut käytössä vuoden niin jatkettaisiin sitä myöskin osa asiantuntijoista oli tätä mieltä muun muassa opetushallitus ja oulun yliopisto ja eräät muut mutta päädyimme sitten kuitenkin siihen koska esimerkiksi yliopistoja edustava yhteisjärjestö unifi ja samaten ammattikorkeakoulujen kattojärjestö arene olivat yksimielisesti sitä mieltä että kun tämä lukuvuosimaksu tulee niin sen vaikutukset ovat kuitenkin välillisesti ja osin suoraankin sen kaltaisia että käsittelymaksuja ei sitten välttämättä tarvita itse asiassa tämän asiantuntijakuulemisen aikana päädyttiin siihen että että hyväksytään tämä ja ja teimme sitten hyvässä yhteistyössä hallituspuolueitten kanssa lausuman että tämän asian vaikutuksia seurataan tämäkin on hyvä esimerkki siitä että eivät oppositiopuolueet suinkaan aina sano ei ei ei vaan kun on perusteita niin sanomme kyllä kyllä kyllä

arvoisa rouva puhemies nyt tulee tämmöinen papukaija efekti kun edustaja gustafsson käytti tuossa lopussa melkein juuri sen puheenvuoron minkä aioin käyttää on hyvä että käydään valiokunnissa rakentavaa keskustelua ja ja pyritään siihen yhteiseen näkemykseen ei pakottavasti vaan että kun aidosti todetaan asioiden näin olevan niin sitten tehdään sellaisia yksimielisiä mietintöjä jotka tuodaan tänne isoon saliin tämmöiseen rakentavaan keskusteluun mutta toki täällä taustalla edelleen kummittelee se kun meille tulevat nämä lukukausimaksut kuinka tällä voidaan subventoida sitä jos meillä kuitenkin tulee tapahtumaan se että ulkolaisten eta alueen opiskelijamäärät putoavat koska se on nyt esimerkkien osalta nähtävissä että näin tulee käymään siinä vaiheessa kun pohditaan kuinka sitten yliopistojen rahoitusta voidaan tavallaan sitä kautta kehittää ja ja kuten edustaja lauslahti sanoi tarjota suomalaisillekin sitä korkeatasoista opetusta jos ei meillä ole imua tänne kansainvälisten opiskelijoiden osalta tulla olen melko vakuuttunut siitä että myös se korkeatasoisen opetuksen houkuttelevuus tulee

keskusteltuani tuolla kiinan matkalla suomalaisen tekesin edustajan kanssa ei tullut kovin positiivinen näkemys jos me olemme tavallaan sulkemassa maksuilla ovia tänne tänne tulemiselle en kyllä näe että tämä käsittelymaksun poistaminen voisi tehdä siitä houkuttelevamman eli kyllä nämä ovat vähän semmoiset tuli ja vesi mutta sinällään arvostan tätä seurantalauseketta erityisesti

arvoisa puhemies myöskin minusta on erittäin hyvä että tässä on ilmeisesti laajalla yhteistyöllä pystytty valiokunnassa viemään eteenpäin tätä asiaa ja suomalaisen korkeakoulutuksen rahoitusjärjestelmää ja myöskin tavallaan niitä tapoja joilla opiskelija siihen kytkeytyy mahdollistetaan uudet menettelyt ehkä toisin tähän vielä lisänä vain sen huomion että meidän pitää myös pikkuhiljaa yhä enemmän valmistautua sentyyppiseen maailmaan jossa itse asiassa yliopisto ja vaikkapa ammattikorkeakoulutason koulutuskokonaisuuksia ei ikään kuin paketoida vain niin että tulet lukuvuodeksi tai tutkinnoksi yhteen oppilaitokseen ja fyysisesti noin suunnilleen siellä sen suoritat vaan niin että saattaa olla konsortioita joissa on mukana suomesta yksi tai kaksi oppilaitosta ja ja jostain muusta maasta joku paketoidaan erilaisia oppimiskokonaisuuksia joihin sitten tartutaan itse asiassa aika laajasti esimerkiksi verkko oppimisenkin metodein näissä konsortioissa olen usein törmännyt haasteena on ollut se että suomalainen korkeakoulu ei voi lukukausimaksuja ottaa ja muut konsortion jäsenet voivat toivon että kun järjestelmää kehitetään eteenpäin niin tämä on askel siihen että me me emme vain sulje ovia suomalaiselta huipputason osaamiselta ja koulutusjärjestelmältä olla mukana kehittymässä myös tässä uudessa ikään kuin osin verkkopohjaiseen oppimiseen ja osin globaaleihin oppimiskokonaisuuksiin perustuvassa maailmassa se osuus ei tietenkään tule pitkään aikaan olemaan merkittävä verrattuna niihin jotka kiinnittyvät yhteen oppilaitokseen opiskelevat siellä kokonaisuuden mutta jos katsotaan meidän lastemme ikäisten sukupolvea

puhemies juuri näin kuten edustaja tässä totesi tulee nähdä muutakin kuin pelkät lukukausimaksut sipilän hallituksessa on tehty lainsäädäntöä korkeakouluille mikä mahdollistaa myös muualla annettavan tutkintopohjaisen

meillä on tietenkin paikka laajentaa tätä meillä on ammatillisella puolella nälkää lähteä maailmalle myymään niitä loistavia ammatillisia tutkintoja eli meillä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon vaatii kylläkin vuosia ja kovaa työtä ja myöskin kykyä valikoida ne oikeat markkinat mihin viedä mitäkin tutkintoa

meillä on ollut tällainen vetovoimatekijä maksuton koulutus mutta asiallista on kysyä miksi me maksamme intialaisen nuoren opetuksen kun meillä rahaa on yhä vähemmän miksi me emme tuotteista sitä korkeatasoista opetusta ja saa lisää rahoituspohjaa jolla me kehitämme meidän yliopistoistamme ja ammatillisista oppilaitoksistamme

rouva puhemies tässä esityksessähän puhutaan tästä käsittely tai hakemusmaksusta josta korkeakoulut myös itse toivoivat että että tätä viedään eteenpäin tämä maksu poistetaan maksujärjestelmää yksinkertaistetaan on hyvä että on nyt edetty tässä koko maksujärjestelmässä siihen että myös suomi tulee tähän samaan linjaan mitä yleisesti länsimaissa on että että eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille myös meillä tulevat nämä maksut mutta meillä kuitenkin sitten myös vähävaraisille opiskelijoille turvataan se opiskelumahdollisuus jos jos kerran on halukkuutta ja pystyy pääsykokeissa pärjäämään niin silloin on mahdollisuus opiskella edelleen myös täällä edustaja mykkänen tuossa toi esiin tätä että pitäisi miettiä enemmän myös kokonaisuuksia myös näihin asioihin liittyen ja sitä miten me saamme näitä kansainvälisiä osaajia suomeen enemmän tätähän me kaikki toivottavasti toivomme tarvitsemme tänne osaajia että suomi suomi menee eteenpäin tarjotaan niitä mahdollisuuksia ja ja kannustaisinkin miettimään olisiko mahdollista että esimerkiksi korkeakoulutetut saisivat esimerkiksi oleskeluluvan jatkossa että pystyisivät suomeen jäämään automaattisesti sen jälkeen kun ovat valmistuneet sillä tavalla saisimme heidät tänne jäämään meidän koulutusjärjestelmämmehän on ollut siinä mielessä vähän erikoinen että on tarjottu koulutusta ilmaiseksi mutta sitten me emme ole saaneet suomeen jäämään näitä osaajia ja tähän meidän pitäisi panostaa

osaajia yhteys siihen että elinkeinoelämän tarpeet ja meidän yhteiskunnan rakenteet edellyttävät sitä että meillä on huippuosaamista ja tässä keskustelussa pitää enemmän tuoda juuri edellä mainitun kaltaisia asioita kuten edustaja mykkänen toi esille mikä on se tarve miksi me tarvitsemme korkeaa osaamista on se että me voimme pitää elinkeinorakenteita ja hyvinvointivaltiota pystyssä ja sitä kautta meidän tarvitsee saada jatkossa tänne myös kansainvälistä osaamista niitä uusia ihmisiä jotka avaavat meille ovia globaalille jopa viennille koska juuri jokainen maasta tänne tuleva opiskelija jolla on oma kanavansa jo omaan yhteiskuntaansa kulttuurin tuntemus voi edistää sitten omalta osaltaan meidän vientiteollisuuden ja meidän sitä kautta rakenteitten parantamista mutta nimenomaan ei unohdeta sitä että opiskelu sinällään on itseisarvo mutta pitää se kansallinen itsekkyys pitää siellä taustalla että minkä vuoksi me tätä teemme ja siinä mielessä pitää uskaltaa ajatella sitä että tämä ei ole uhrilahja elinkeinoelämälle vaan tämä on sitä varten rakennettu järjestelmä jotta me pystymme olemaan tässä globaalissa kilpailussa mukana ja se tapahtuu vain huippuosaamisella

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ja siitä tullut mietintö kuvaavat hyvin sitä että tätä byrokratian purkua olisi ehkä kannattanut harjoittaa jo vakavammin tuumin aikaisemminkin koska tässä tavallaan hetken aikaa on ollut laki voimassa nyt se sitten kumotaan tai muutetaan lakia niin että hakemuksen käsittelymaksua ei enää ole olkoon tämä esimerkki siitä että hieman pitkäjänteisempään toimintaan olisi hyvä päästä se nimittäin vie turhan niin kuin tässä

mietinnössä mainitaan mahdollisuus siitä että tuleeko turhia hakemuksia kun käsittelymaksu poistuu järjestelmiä pitää kehittää niin että tämmöinen turha turha tyhjäkäynti poistuu ja opiskelijat hakeutuvat vain sellaisille aloille joihin he todella haluavat sehän on ihan tuommoinen normaali sääntömenettely ei siinä tarvita käsittelymaksuja ja toinen asia meillä ei ole ongelma se onko hakijoita ongelma on varmaan siinä että hyvin monella alalla tänä päivänä puuttuu ammattitaitoista työvoimaa mutta toisaalta sitten koulutetaan sellaisiin tutkintoihin sellaisia tutkintoja tulee tehtyä jotka eivät johda koskaan ammattiin elikkä kyllä meidän koulutuksen sisällä pitää näiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen käydä sitä keskustelua että mihin ammatteihin koulutamme että ammattityövoimaa riittää kaikille aloille ja lopuksi sitten vielä eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksu on aivan perusteltua että niitä peritään sieltä tulevilta opiskelijoilta peritään lukukausimaksu tätä asiaa ei pidä sotkea tähän suomen tilanteeseen mutta kuten edustaja lauslahti omassa puheenvuorossaan totesi niin sieltä tulee joka tapauksessa meille opiskelijoita jolloin on aivan oikein että heiltä peritään heiltä peritään kohtuullinen maksu koska kysyntää

on selvää että tämä tuntuu hieman poukkoilevalle että ensin meillä on hakemuksen käsittelymaksu ja sitten ei ole mutta sanoisin näin että tilanne jossa nämä hakemusmaksut tulivat oli eri kuin nyt ja tässä kohdin kun tuli meidän uusi hallitus joka lähti viemään tarmokkaasti eteenpäin koulutusvientiä ja koulutusvientiesteiden poistamista poistamista josta esimerkkinä on nyt mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja se on tehnyt eräällä tavalla myöskin

ihan perusteltu ja hyvä hyvä laki sitten liittyen huippuosaajiin ja huippuosaajien pitämiseen edustaja satonen teki viime kaudella lakialoitteen johon tuli oliko siellä yli sata nimeä siellä perässä ja sen lakialoitteen sisällä oli myöskin pohdittu sitä millä näitä lukukausimaksuja maksavia nuoria sitten saataisiin pysymään suomessa siellä oli ajateltu tämäntyyppistä järjestelmää että jos nuori sitten valmistuessaan jää suomeen niin hän voisi vähentää maksamansa lukukausimaksut verotuksessa pois ja siltä osin voitaisiin houkutella jäämään suomeen selvää on että tulevaisuudessakin suomalaisten nuorten

puhemies en halua pitkittää tätä keskustelua joka sinällään on arvokasta ja tärkeää kun koulutuksesta ja osaamisesta puhutaan mutta mielelläni totean että edustaja hoskonen oli kyllä siltä osin ihan oikeassa että

olisivat voineet kohtuudella tulla jo aikaisemminkin voimaan ja käyttöön tässä kohtaa voi ihan semmoista itsekritiikkiäkin suorittaa niitten kohdalta jotka nyt vallan vallan kahvassa ovat ovat olleet mutta meillä on tunnetusti herkkyyttä tehdä sellaisia päätöksiä jotka nyt esimerkiksi tässä tapauksessa kohdentuvat eu ja eta maiden opiskelijoille joista kuitenkin hyvin hyvin monet lähtevät aika ankeista olosuhteista mutta sen takia se käsittelymaksu asetettiin myöskin maltilliselle tasolle mutta niin kuin tuossa pääpuheenvuorossani sanoin niin meistä ei kukaan ihan tarkkaan tiedä kuinka paljon näitä kepillä jäätä koettelevia hakijoita on tullut mutta mieluummin puhutaan tuhansista kuin sadoista jotka eivät välttämättä pyrikään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon vaan haluavat tulla tulla suomeen mikä nyt ei sinälläänkään väärä

arvoisa rouva puhemies on ymmärrettävää että silloin kun yliopistomaksuja opiskelumaksuja ei ollut näitä hakemusmaksuja käytettiin koska muuten olisi ollut selkeä vaara siitä että näitä hakemuksia olisi tullut röykkiöittäin maahan eli tässä suhteessa hallitus toimii mielestäni nyt loogisesti näiden maksujen poistamisen suhteen mitä sitten tulee siihen miksi meidän kannattaa hankkia intialaisia opiskelijoita ilmaiseksi suomeen no se pelko on tietysti se että me emme saa niitä intialaisia opiskelijoita tänne jos koulutuksemme on maksullista valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki kaksi vuotta sitten tutkimuksen siitä minkä verran ulkomaalaisia opiskelijoita suomessa on oli noin kaksikymmentätuhatta vattin tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa näistä opiskelijoista oli edelleen suomessa vuosi valmistumisensa jälkeen ja näistä maahan jääneistä yli kaksi kolmasosaa oli työllistynyt vattin arvio on se että tutkimukset pääosin puoltavat väitettä siitä että ulkomaalaisten opiskelijoiden kouluttamisesta maalle koituvat hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat kustannukset ja tämä on ollut se tausta ajatus sille miksi olemme halunneet pitää koulutuksen maksuttomana toinen on tietysti sitten se että emme missään tapauksessa halua että koulutusmaksut leviävät myös suomalaisille opiskelijoille

arvoisa rouva puhemies perussuomalaisten idea tässä kysymyksessä on ollut selvä suomalaisille ei lukukausimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille kyllä vähän ihmetyttää tässä keskustelussa se että samaan aikaan sanotaan että suomalainen koulutus on laadukasta ja niin se minun mielestäni onkin mutta sitten annetaan ymmärtää että siitä ei kukaan kuitenkaan olisi valmis maksamaan jos lukukausimaksut on tätä pidän hieman kummallisena ajatteluna jos meillä on laadukas koulutus ja itse näen että on jota kelpaa myydä vientiäkin tehdä niin kyllä siitä silloin myös valmis maksamaan sitten on on kyse lähinnä markkinoinnista ja muusta osataanko sitä myydä vai ei mitä tässä muuten on päätetty lukukausimaksujen osalta vähimmäisvaatimus on että tuhatviisisataa euroa laitetaan lukukausimaksuksi muuten sen suuruuden voi sitten opinahjo itse päättää tietysti jos ajatellaan esimerkiksi helsingin yliopistoa niin he päättivät että se suuruus tälle maksulle on kymmenentuhatta viiva

ansioituneita ja muuten nämä ehdot täyttäviä henkilöitä eli huojennuksia lukukausimaksuun joka nyt tosiaan sitten tulee joka tapauksessa voi saada ja stipendejä sitten elämiseen tämäkin tässä keskustelussa olisi syytä ottaa huomioon mutta kaikkein tärkeintä minusta olisi se että jos sanotaan että meillä on laadukas koulutus jota kelpaa myydä niin kyllähän siitä silloin voi hintaakin maksaa

täydentäen tuota aikaisempaa puheenvuoroani missään nimessä en halua moittia aikaisempia päätöksentekijöitä tästä syntyneestä tilanteesta se on totta niin kuin edustaja lauslahti sanoi tietäen että hän on erinomainen sivistyspuolen asiantuntija samoin edustaja gustafsson heillä on tällä puolella aivan huippuosaamista allekirjoittaneeseen verrattuna tärkeää on että järjestelmät kehittyvät se on totta että aina tulee virheitä kun maailma muuttuu se muutos mikä aikanaan aikanaan kesti kolmekymmentä vuotta voi tänä aikana muuttua yhdessä vuodessa elikkä elämme erittäin hektistä aikaa se mikä viime vuonna oli hyvää saattaa olla vuoden kuluttua aivan toivottoman vanhanaikaista eli älkäämme niistä ottako kukaan nokkiimme jos maailma muuttuu vaan pyrimme mukautumaan tähän tilanteeseen tässähän sitä on tehty ja hyvä että näin mennään mitä tulee ulkomailta tuleviin opiskelijoihin kuten kiinasta tuleviin opiskelijoihin suomeen päin suuntautuvaan opiskeluun niin kiinassa on tällä hetkellä noin kolmesataa miljoonaa ihmistä joilla on

arvoisa rouva puhemies on ihan selvää että koko tämä sali pitää suomalaista koulutusta laadukkaana ja arvokkaana toinen kysymys on sitten se mitä kannattaa myydä toki voi yrittää myydä vaikka hiekkaa saharaan tai lunta eskimoille mutta kun ajatellaan nyt vaikkapa niitä kiinalaisia miljonääriopiskelijoita ja kun tiedetään tosiasia että maapallo on pyöreä kiinasta suomeen on kovin pitkä matka on paljon maailmalla arvostetumpia yliopistoja kuin suomen yliopistot

puhemies näin on että tulee tunnistaa ne omat koulutustuotteet tunnistaa ne maat joista löytyy kysyntää kyseenomaisille koulutustuotteille otetaan esimerkkinä meidän opettajankoulutuksemme opettajankoulutus on maailman parasta opettajankoulutusta ja siihen löytyy myös maailmalta kysyntää sitten on on kysymys millä tavalla me pystymme tuotteistamaan sen sellaiseksi paketiksi jolla se on sitten myytävissä ulkomailla se ei ole pelkästään sitä että tänne suomeen tullaan opiskelemaan se voi olla osa ajasta suomesta tai sitten ei laisinkaan kuten edustaja mykkänen nosti verkko opinnotkin ovat mukana mutta yhä enemmän meidän pitäisi pohtia niitä konsteja joilla me skaalaamme

lisensioinnin tai franchisingin kautta

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä siitä että suomalaisen laadukkaan koulutuksen paras tae on se että meillä on laadukas opettajankoulutus nyt on ihan pakko kysyä kun hallitus on lakkauttamassa savonlinnan opettajankoulutuslaitosta jos kerran opettajankoulutus on näin laadukasta ja myyntivaltti suomelle kuinka tällainen oppilaitos kannattaa missään tapauksessa lakkauttaa muistutan mieliin kuinka kansainvälisen viestinnän laitos siirrettiin joitakin vuosia sitten joensuuhun

eli on suuri vaara että opettajankoulutus menee pesuveden mukana jos emme pidä laadukasta taito ja taideaineiden opetusta yllä savonlinnassa missä se on mahdollista tehdä edullisesti jopa neljäkymmentä prosenttia halvemmalla kuin esimerkiksi helsingin yliopistossa täällä helsingissä nyt olisi se näytön paikka jolla voitte osoittaa sananne todeksi

rouva puhemies pyysin oikeastaan repliikkiä edustaja järvisen puheenvuoroon kysymyshän ei ole siitä että hallitus on lakkauttamassa savonlinnan opettajankoulutuslaitosta vaan kyllä sen päätöksen lakkauttamisesta on tehnyt itä suomen yliopiston hallitus aivan itse suomen hallitus sen sijaan on koettanut kaikin keinoin käydä neuvotteluja

nyt mua viedään linnasta linnaan arvoisa rouva puhemies mutta täytyy todeta että en nyt sotkeennu tähän tematiikkaan että mitä ja kuka on mitenkään lopettamassa lopettamassa mutta toki ei voi olla sanomatta sitä että tietyillä rahoituspäätöksillä on ollut vaikutusta siihen että savonlinnassa on ryhdytty tällaisiin toimenpiteisiin onko se sitten kana vai muna kiistelkää te siitä mutta lähinnä edustaja lauslahdelle haluan sanoa että yleensä markkinointi on sellaista että sinulla on tuote joka hinnoitellaan ja sitten sitä ruvetaan markkinoimaan ja jotta voidaan olla varmoja että meillä on sellainen tuote niin kyllä sen kysynnän tarjonnan osalta pitäisi olla selvä näkemys siitä missä me olemme kilpailukykyisiä tämän korkeakouluopetuksemme kanssa ja millekä asiakasryhmälle me voimme tätä markkinoida en usko todellakaan että kiinalainen miljonääriperheen lapsi suuntautuu suomalaiseen yliopistoon hänelle varmasti on tarjolla joitakin houkuttelevampia vaihtoehtoja ehkä atlantin toisella puolella halutaan sijoittautua ennemmin kuin tulla suomeen pieneen kulttuuriin pieneen markkina alueeseen sen takia olisi erityisen tärkeää että me huolehdimme siitä että me voimme saada yleensä kansainvälisiä kyvykkäitä opiskelijoita tänne ja juurruttaa heitä tänne meidän elinkeinoelämämme hyödyksi me emme voi saada niitä rahalla tänne tulijoita niin että olisimme niin kilpailukykyinen maa kansainvälisessä yliopistomaailmassa me olemme hyviä mutta emme ole maailman parhaita

edustaja myllykoskelle haulikolla ei kannata ampua vaan tehdä se täsmäiskuin oikeisiin markkinoihin oikeilla tuotteilla oikeastaan en en ota kantaa missä opettajankoulutusta järjestetään vaan mieluumminkin sanoisin näin että meidän tulisi tehdä selvitys kuinka paljon tulevaisuudessa tarvitaan opettajia ei pelkästään meidän maamme tarpeita ajatellen meidän lapsiamme ja nuoriamme jotka ovat peruskoulussa tai päiväkodeissa tai ammatillisessa oppilaitoksessa vaan samalla arvio myös siitä kuinka paljon me tarvitsemme opetusalan ammattilaisia koulutusvientisektorilla näiden osalta voisi sitten tehdä johtopäätöksen kuinka paljon meidän tulee kouluttaa opetusalan ammattilaisia kun nyt jo nähdään kuinka kysyntää löytyy otan esimerkkinä kolumbian joka tuntuu kovin kaukaiselle maalle haaga helia on järjestänyt maassa onnistuneesti opettajankoulutusta voisi kysyä pitäisikö itse asiassa tulevaisuudessa kouluttaa entistä enemmän opetusalan ammattilaisia mutta näkisin että tässä on selvityksen paikka

arvoisa rouva puhemies edustaja kulmunille nyt täytyy pitää tarkkaan mielessä kuka kantaa vastuun mistäkin yliopisto kantaa vastuun siitä missä opetusta ja koulutusta antaa mutta maan hallitus kantaa aina vastuun siitä että päteviä ammattilaisia riittää ympäri suomea niin että yhteiskuntavastuuta kannetaan tasaisesti nyt voi hyvin kysyä miten maan hallitus on kantanut yhteiskuntavastuuta esimerkiksi itä suomen yliopiston osalta te sanotte tarjoavanne kahdeksan miljoonaa euroa erityisrahoitusta mutta samaan aikaan vedätte kymmenen miljoonaa euroa pois minun vanhan matikkapääni mukaan tämä tarkoittaa kyllä miinus kahta miljoonaa eikä mitään ylimääräistä rahaa jos hallituksella on halu pitää savonlinnan opettajankoulutuslaitos olemassa siihen on kaikki mahdollisuudet ensi viikolla käydään tulosneuvottelut se on aina ministeriö joka antaa tutkinnonanto oikeudet yliopistolle yksikään suomen yliopisto edustaja kulmuni ei voi itse päättää mitä tutkintoja tässä maassa antaa vaan niistä päättää aina ministeriö

keskusteluun lisänä sen verran mitä tulee tähän savonlinnan opettajankoulutussysteemiin ja siihen tehtyihin päätöksiin että todellakin yliopistot ovat itsenäisiä kuten tässä talossa aikanaan on päätetty siihen ei ole enää meillä pelimerkkejä voin kertoa kokemuksesta ilomantsissa oli

tämän kaupungin keskustassa on jokainen sen tietää että siellä on vuokrataso varmasti pienempi mutta kun siellä keinotekoisesti pidettiin laskennalliset vuokrat helsingin tasolla niin totta kai hyvänen aika mikään koulutus ei kannata en en tunne savonlinnan tapausta mutta olen surullinen sen puolesta ja tunnen myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan jotka tämän päätöksen kohteena ovat mutta yliopistot tekevät itsenäisiä päätöksiä mutta tässä maassa on kaksi asiaa jotka pitäisi panna kuntoon senaatti kiinteistöjen järjetön politiikka joka lopettaa tästä maasta kaiken järkevän toiminnan vuokrapolitiikalla siinä hommassa ei ole järjen hiventä ja yliopistokiinteistöt kuuluvat valitettavasti tähän samaan porukkaan ei taida olla yhtä paha mutta aika lähelle pääsee

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies kysymyksessä on kohtalaisen tekninen asia mutta kuitenkin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kun puhutaan yritystukien julkisuudesta ja salassapitovelvollisuudesta tässä lakiesityksessähän esitetään että kaikki valtiontuet jotka ovat yli nolla pilkku viisi miljoonaa euroa jatkossa heinäkuusta alkaen olisivat näkyvissä tällaisessa yhteisessä eurooppalaisessa tietokannassa kansallisvaltioittain ja myös sitten maatalouden tuet jos ne ylittävät kuusikymmentätuhatta euroa ja kalastus ja vesiviljelytuet jos ne ylittävät kolmekymmentätuhatta euroa tähän sisältyy valmisteverotuslakiin muutos energiatukien ilmoitusvelvollisuuden osalta energiatuet tulisivat aina ilmoitusvelvollisuuden piiriin kun nämä rajat täyttyvät tämä lisää avoimuutta kansallisesti ja myös eu tasolla mutta on hyvä muistaa että edelleenkin kun kysymyksessä on suorat valtiontuet tukijärjestelmät ovat valtioittain hieman erilaisia ja laskentaperusteetkin ovat erilaisia sitten kun sieltä eurooppalaisesta järjestelmästä aletaan tekemään vertailua maittain niin täytyy aina ymmärtää se tausta mille se kansallisvaltio on sen rakentanut tuossa talousvaliokunnan lausunnossa otimme esille myös yritystukineuvottelukunnan roolin ja sen että olisi hyvä että myös sieltä sitten aina lausunto saataisiin kun kysymyksessä ovat tällaiset isot tuet jonkin verran huolta tuli esille liikesalaisuuksien suojaan kuuluvasta asiasta energiatukien osalta mutta tähänkin pystytään ilmeisesti vastaamaan sillä tavalla että vaihteluväli on riittävän pitkä kun puhutaan näistä energiatuista etteivät minkään yrityksen liikesalaisuudet nyt sitten valtiontukisäännöstön takia menisi menisi pipariksi kiitoksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

aiheuttamat haasteet tälle pohjoismaiselle yhteistyölle pakolaiskriisiä puitiin neuvoston täysistunnossa reykjavikissa lokakuun lopussa sekä tämän vuoden teemaistunnossa nyt huhtikuussa pohjoismaiden neuvostossa käydyssä keskustelussa on käynyt ilmi että aiheesta ollaan montaa eri mieltä esimerkiksi paperittomat maahanmuuttajat turvapaikkajärjestelmän kiristykset rajojen avaaminen tai tiukempi rajavalvonta kaikki jakavat neuvoston jäsenten mielipiteitä myös yhteispohjoismaisten rajatarkastusten aloittamisesta on keskusteltu etenkin sen jälkeen kun tanskan pääministeri rasmussen ehdotti että pohjoismailla voisi olla yhteinen saksan vastainen raja pohjoismainen yhteistyö elää edelleenkin vahvana mutta tämän pakolaistilanteen aiheuttamat haasteet ovat vakava testi tälle pitkäaikaiselle ja vankalle pohjoismaiselle yhteistyölle kysymys on ennen kaikkea siitä miten pohjoismaat yhdessä voivat ratkaista tämän haastavan tilanteen yksi tärkeä haaste on vapaaseen liikkuvuuteen pohjoismaat ovat olleet euroopassa edelläkävijöitä tämän vapaan liikkuvuuden saralla pohjoismaiden välillä on ollut vapaa liikkuvuus yli kuudenkymmenen vuoden ajan kysymys kuuluukin onko tänä päivänä tai tulevaisuudessa tätä oikeutta ehkä enää olemassakaan ruotsi otti alkuvuodesta käyttöön rajatarkastukset tanskan vastaisella rajalla ja nyt näyttää siltä että nämä tarkastukset jatkuvat edelleen pohjoismaiden neuvoston tämän vuoden presidentti tanskalainen dam kristensen on todennut että rajatarkastusten vaikutuksista pohjoismaiseen yhteistyöhön on keskusteltava koska pohjoismaihin suuntautuvasta pakolaisvirrasta saattaa tulla monivuotinen jatkuva ilmiö pohjoismaiden on käsitellyt rajatarkastusten vaikutuksia pohjoismaiseen yhteistyöhön ja käynyt vuoropuhelua pohjoismaisten hallitusten kanssa siitä miten pohjoismaat yhdessä löytäisivät ratkaisun tähän tilanteeseen arvoisa puhemies toinen neuvostossa loppuvuonna laajalti keskustelua herättänyt aihe oli radikalisoitumisen ekstremismin syyt ja ennaltaehkäisy osin toki liittyy tähän edelliseenkin aiheeseen satiirilehti charlie hebdon toimitukseen kohdistui hyökkäyksiä ja kööpenhaminaan ja pariisiin tehtiin terrori iskuja tämä radikalisoituminen ja ekstremismi nousi viime vuoden huhtikuun teemaistunnon aiheeksi pohjoismaiden neuvosto käsittelee yhä enemmän ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisia kysymyksiä nämä kysymykset olivat vahvasti esillä myös kertomusvuoden istunnossa myös islannin puheenjohtajuusohjelma korosti ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä yhteistyötä neuvosto jatkoi edelleen tiivistä yhteistyötä useiden alueellisten parlamentaaristen järjestöjen kanssa kuten muun muassa itämerta arktista barentsin aluetta sekä pohjoista ulottuvuutta koskevissa kysymyksissä suomen pohjoismaiden neuvoston valtuuskunta järjesti ja isännöi vuoden aikana sekä venäläisten parlamentaarikoiden opintovierailun suomeen helmikuussa ja myös barentsin parlamentaarisen konferenssin syyskuussa tämä neuvoston monivuotinen monivuotinen yhteistyö venäläisten parlamentaarikkojen kanssa oli kertomusvuonna poikkeuksellisen vähäistä johtuen muun muassa krimin ja itä ukrainan tilanteesta sekä pohjoismaiden ministerineuvoston venäjällä sijaitsevien toimistojen julistamisesta ulkomaisiksi agenteiksi tämän vuoden tammikuussa juhlistettiin sitä että tuli kuluneeksi tasan kuusikymmentä vuotta siitä kun suomi ensimmäistä kertaa osallistui pohjoismaiden neuvoston toimintaan

suomen valtuuskunta osallistui nimittäin ensimmäiseen neuvoston istuntoon suomi isännöi pohjoismaiden neuvoston puolueryhmä puheenjohtajiston ja valiokuntakokoukset eduskunnassa tämän vuoden tammikuussa ja sen yhteydessä järjestettiin eduskunnassa erillinen yhteiskokous tavoitteena huomioida

pohjoismaiden neuvostossa tehdyn työn synkronointia elikkä sitä miten pohjoismaiden neuvostossa tehtävä työ hyödyttäisi kansallisia parlamentteja miten esimerkiksi eduskunnassa tehtävä työ edelleen tukisi tätä pnssä tehtävää työtä valtuuskunta toivoo että pohjoismaiden neuvoston suositukset tulisi käsitellä ja ottaa tiedoksi valiokunnissa ja koska pohjoismaiden neuvoston viime vuoden toiminnassa korostuu tämä pakolaistilanne niin toivoisin harkittavaksi että ulkoasiainvaliokunta niin halutessaan pyytäisi tähän kertomukseen myös näkemyksen hallintovaliokunnalta

arvoisa rouva puhemies pohjoismaissa on viisi valtioiden kansalliskieltä islanti norja ruotsi suomi ja tanska tämä todetaan myös pohjoismaiden neuvoston vuoden kaksituhattakuusi kielipoliittisessa julistuksessa virallisen pohjoismaisen yhteistyön työkielet ovat kuitenkin vain ruotsi norja ja tanska islantia ja suomea ei ole hyväksytty neuvoston työkieliksi eikä niillä siten ole samanarvoista asemaa pohjoismaisessa yhteistyössä onkin tärkeää edistää sitä että suomen ja islanninkieliset kansalaiset voivat tehdä pohjoismaista yhteistyötä yhdenvertaiselta pohjalta virallisen työkielen asema tarkoittaa käytännössä sitä että kaikki pohjoismaiden neuvoston asiakirjat kirjoitetaan ja viestintä tapahtuu jollain näistä kielistä suomenkieliset pohjoismaiden neuvoston jäsenet eivät voi nykyisellään toimittaa kirjallisia kysymyksiä jäsenehdotuksia tai muita asiakirjoja suomen kielellä pohjoismaiden neuvoston sihteeristöön käsiteltäviksi lisäksi pohjoismaiden neuvoston sihteeristö käyttää näitä kolmea kieltä työssään tämä asettaa suomen ja islanninkieliset eriarvoiseen asemaan sihteeristön työpaikkoja haettaessa ja täytettäessä arvoisa puhemies kieli on ratkaisevassa roolissa yksilön identiteetin muodostumisessa yksilö voi samastua instituutioon jossa hänen kielellään on tunnustettu asema tutkimusten mukaan suomalaisilla on selvästi muita pohjoismaisia kansoja huonompi käsitys pohjoismaiden neuvoston päätösten merkityksestä suomalaisille tähän vaikuttaa epäilemättä se että pohjoismaiden neuvosto usein koetaan instituutioksi joka edustaa suomessa vain sen ruotsinkielistä väestöä se on erittäin vahingollista pohjoismaiselle yhteistyölle sillä suomea puhuu noin kaksikymmentä prosenttia pohjoismaiden kansalaisista se on suunnilleen saman verran kuin tanskan kielen puhujien määrä ja näin suomi onkin toiseksi puhutuin kieli pohjoismaissa arvoisa puhemies jotta pohjoismaiden neuvosto voisi itse omassa työskentelyssään osoittaa toimivansa tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti tulisi neuvoston hyväksyä myös suomen ja islannin kieli neuvoston varsinaisiksi työkieliksi kielellisen epäkohdan korjaaminen vaikuttaisi positiivisesti pohjoismaisen yhteistyön julkikuvaan ja hyväksyttävyyteen sekä islannissa että suomessa toivon että pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta voi yhtenäisellä linjalla edistää suomen kielen asemaa pohjoismaiden neuvostossa olen iloinen ja ylpeä siitä että suomi kuuluu pohjoismaihin näytetään siis yhdessä että arvostus näkyy myös teoissa

arvoisa rouva puhemies viime vuosi oli pohjoismaisessa yhteistyössä aktiivinen kuten aina ja varmasti samankaltainenkin kuin edelliset vuodet mutta kyllähän yksi asia korostui epäilemättä turvapaikanhakijoiden tilanne joka viime kesänä sitten ryöpsähti oikeastaan pohjoismaidenkin syliin näkyi kyllä myös pohjoismaiden neuvoston täysistunnoissa ja agendalla mutta tässä samassa ilmiössä korostui myös hirvittävän hyvin se pohjoismainen yhteistyö ilman että olisi tehty tiivistä yhteistyötä pohjoismaiden kanssa ja toki myös sitten eurooppalaisella tasolla ei varmastikaan olisi saatu tilannetta hallintaan niin että pohjoismainen yhteistyö kyllä osoitti siinä voimansa ja toki nyt sitten kun iso osa turvapaikkaa hakeneista myös saa turvapaikkastatuksen on myös pohjoismainen kysymys että me voimme vertailla hyviä käytäntöjä ja panostaa sitten integraatioon ja hyviin oppeihin aktiivisuudesta huolimatta ja toki valtuuskunta aina on erityisen aktiivinen varmastikin ehkä kansallisella tasolla minun mielestäni suomea vaivaa tämmöinen hieman krooninen kunnianhimon puute pohjoismaisessa yhteistyössä pohjoismainen yhteistyö on meille hirvittävän tärkeää kansainvälisen viitekehyksen kannalta mutta kansallisesti se näkyy aika vähän julkisessa keskustelussa onneksi sillä on kuitenkin vahva perinne ja traditio pohjoismaisessa kanssakäymisessä vaikka välillä tulisi vähän ailahtelevia aikoja niin se jatkumo on kuitenkin aina turvattu toivonkin erityisesti nyt kun suomi on tänä vuonna pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja ja ensi vuonna sitten pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa arvostusta myös kansallisesti pohjoismaista yhteistyötä kohtaan ja sitä että pystyttäisiin nostamaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ottamaan myös pohjoismaisia näkökulmia arvoisa puhemies pohjoismaisessa yhteistyössä on vielä kovasti tehtävää vaikkapa rajaesteiden purkamisessa mikä on aikakaudesta toiseen ollut meille tärkeää ja on tärkeää että pohjoismaiden neuvostossa tämän rajaestetyöryhmän toimintaakin muokattiin ja koetetaan saada siitä tehokkaampi siten että jokaisessa neljässä valiokunnassa olisi nyt rajaestetarkkailijat jotka sitten säännöllisesti kokoontuvat tätä rajaesteiden purkamisen tilannetta työstämään ja tekevät myös tiivistä yhteistyötä rajaesteneuvoston kanssa hienoa on myös se tietenkin että rajaesteneuvostossa on nyt sitten suomalainen puheenjohtaja arvoisa puhemies liikkuvuus kaiken kaikkiaan pohjoismaiden välillä vaatii vielä kovasti työtä tämän vuoden lopulla saamme käyttöön pohjoismaisia työmarkkinakysymyksiä selvittävän poul nielsonin raportin ja toivottavasti näistä hyvistä työmarkkinakäytänteistä ja työn tekemisen esteiden purkamisesta rajat ylittävällä alueella olisi meille etua etenkin pohjolan pohjoisissa osissa jo useasti puhutaan yhteisistä työmarkkinoista silloin näiden käytänteidenkin pitäisi olla joustavia eri maiden välillä sitten jos ajattelee myös kansallisen politiikan kysymyksiä niin kyllähän etenkin elinkeino energia ja liikennepolitiikassa myös pohjoismainen yhteistyö korostuu erittäin paljon jos pohtii suomen sähköomavaraisuutta mikä on aika heikko korkeimmilla talvipakkasilla niin kyllä suomen ja ruotsin välisten sähkönsiirtoverkkojen vahvistaminen on on tärkeä edunvalvontakohde kyllä rautatiehanke suomesta ruotsiin olisi tärkeä saada aikaiseksi nämä ovat myös isoja kansallisia kysymyksiä vaikka tämä yhden rautatiepätkän sähköistäminen kovin iso investointi noin kymmenen miljoonaa euroa se viimein toisi suomelle myös raideyhteyden länteen puhumattakaan kaikista tulevaisuuden tietosiirtoyh teyksistä datakaapeleista ja merikaapeleista suomi voisi hyvin olla pohjolan solmukohta näissä asioissa ja meidän pitäisi pohjoismaisessa dialogissa pitää niitä esillä toivonkin että

suomen valtuuskunnan työ jatkuu yhtä aktiivisena ja mielellään tietenkin kehittyy vieläkin aktiivisemmaksi kiitoksia

värderade fru talman rouva puhemies pari havaintoa tästä kertomuksesta kollegat ovat jo nostaneet hyvin esille

yhteisiä intressejä brysselin päässä sekä niillä mailla jotka kuuluvat euroopan unioniin että sitten niillä jotka eivät kuulu tämä on ollut myös konkreettisesti agendalla sillä tavalla että on pohdittu mitä toimia voidaan tehdä sen eteen että tämä eu koordinointi paranee eun vaikuttaminen paranee ja että eun toimesta ei sitten synny uusia rajaesteitä koska eu on itse asiassa se yksittäinen tekijä joka synnyttää eniten rajaesteitä pohjoismaiden kesken tämä on tärkeä tematiikka joka saa varsin vähän huomiota tässä itse kertomuksessa ja sen takia halusin nostaa teema mikä on ollut esillä ja tulee myös olemaan esillä tulevana vuonna muun muassa keskiryhmän aloitteen toimesta jonka puheenjohtajana on ollut kunnia toimia viimeisen vuoden aikana sitten pari muuta lyhyttä huomiota ensimmäinen on se että näkisin että meidän pitää yhdessä nyt pohtia myös sitä miten saadaan enemmän konkretiaa tähän toimintaan toisin sanoen aika jos ei juhlapuhetasolla niin aika yleisellä tasolla ja yhteisymmärrys asioista on varsin laaja mutta sitten puuttui se että pystytään asettamaan selkeitä tavoitteita meidän toiminnallemme ja myös saavuttamaan niitä tietyssä määräajassa mielestäni siinä meillä edustajilla on viime kädessä se vastuu että niitä tavoitteita asetetaan ja niiden eteen tehdään yhdessä töitä ja uskoisin että kaikki jotka tässä toiminnassa ovat mukana haluaisivat enemmän tämmöistä tulosorientoitunutta politiikkaa jossa myös kaikki vastaavat siitä että oman hallituksen kanssa yritetään edistää niitä asioita tämä on tämmöinen vähän toimintakulttuurikysymyskin josta näkisin että meillä olisi myös

arvoisa puhemies nostan esiin kaksi keskeistä teemaa jotka ovat olleet kansalais ja kuluttajavaliokunnan agendalla ensiksikin myrkytön arki pohjolassa tarkoittaa sitä että pohjoismaiden neuvostossa on vuosia tehty työtä sen eteen että ihmisten altistus arjessa kemikaaleille vähenisi kemikaaleille joita on muun muassa leluissa erilaisissa pakkauksissa ja kosmetiikassa

onkin edistetty sitä että pohjoismaat etunenässä toimisivat kemikalisoitumisen haittojen vähentämiseksi ja kieltäisivät ftalaattien käytön näitä ftalaattejahan käytetään muun muassa muovien pehmentimenä suomen hallituksen tulisi tässä toimia nopeasti ja yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa edistää asiaa toinen kysymys ihmiskaupan

tarvitaan eri viranomaisten yhteistyötä on vahvistettava suomessakin tarvittaisiin poliisille yksikkö joka keskittyy nimenomaan ihmiskaupan rikollisuuden tutkintaan ja ihmiskaupan torjuntaan erityisen haastavaa on uhrien tunnistaminen ja oikeanlainen kohtaaminen uhrit ovat erittäin traumatisoituneita he tarvitsevat apua traumoihin ja terveysongelmiin uhrien suojelu on äärimmäisen keskeistä heidän itsensä kannalta mutta myös siksi että he voivat luottaa viranomaisiin ja että he voivat auttaa rikostutkinnassa jossa otetaan kiinni häikäilemättömät ihmiskauppaa harjoittavat rikolliset

arvoisa rouva puhemies ensinnä lämpimät kiitokset kaikille valtuuskunnan jäsenille ja henkilöstölle oli aktiivinen vuosi kaksituhattaviisitoista ja henkilöstön kautta myös meidän pääsihteerillemme mari herraselle herraselle taas on laadittu hieno hieno toimintakertomus viime vuodesta tässä ovat pääasiat tulleetkin esille islanti oli puheenjohtajamaana ja islanti korosti juuri kansainvälisyyttä siinä omassa omassa ohjelmassaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskuntateemoja muutama nosto pitää kiittää meidän ex puolustusministeri carl haglundia hän aikanaan laittoi ministerineuvoston osalta käyntiin nämä ulko ja turvallisuuspoliittiset pyöreän pöydän keskustelut

neuvostossahan ei aikaisemmin ei oikeastaan ennen kaksituhattakymmenen

lukua paljoakaan käsitelty puolustuspoliittisia tai turvallisuuspoliittisia asioita tämäkin oli yksi hyvä foorumi ja tämähän pidettiin vuonna kaksituhattaviisitoista tukholmassa puolustusministeri peter hultqvistin vetämänä erinomainen keskustelu missä käytiin myös tätä venäjä venäjä asiaa lävitse ehkä tässä ulkopoliittisessa pohjoismaiden suhteessa keskustelutti juuri venäjä vielä paljonkin yhtenä oli tämä kun venäjä sulki tai ainakin sanotaan että tämä agenttitoimisto ja nämä pohjoismaiden toimistot heidän heidän maaperänsä alueella vaikuttivat sulkemiseen ja myös sitten ehkä enemmän muuhunkin venäjällä

yksi vahva asia on myös tämä eu vaikuttaminen itse olen pitänyt yllä tätä että pohjoismaiden neuvostossakin pitäisi olla olla eun suuntaan enemmän proaktiivista vaikuttamista voitaisiin vaikuttaa komissioon komissioon ja ajoissa meillä on paljon asioita pohjoismaisessa pohjoismaisessa yhteistyössä kuten metsä ympäristöpolitiikka ja moni muu missä me olemme hyvin samanlaisia katsotaan ympäristönsuojelun näkökulmasta tai katsotaan sitten elinkeinojen näkökulmasta niin olemme erityyppisiä kuin muut euroopan maat toinen on tietenkin sitten eu regulaation implementointi pohjoismaissa voitaisiin pyrkiä siihen että meillä olisi edes samanlaisia tapoja implementoida tässäkin oli hyviä aloitteita ja askeleita eteenpäin tämän osalta uudistustyö eteni vuonna kaksituhattaneljätoista aloitettu uudistustyö saatiin saatettua nyt loppuun ja sillä todellakin valiokuntarakenne uudistui täällä on esille tullutkin tämä kansallinen kytkentä aika harva meidänkin valiokunnistamme täällä suomessa käsittelee näitä asioita ja meidän täytyisi saada semmoinen automaattinen tapa millä tyylillä tuotaisiin näistä valiokunnista meidän valiokuntiimme tiedoksi tai keskustelun alle tietenkin jää meidän valiokuntiemme omille jäsenille se huoli huoli tai sanotaan se tehtävä tuoda nämä asiat mutta enemmän keskustelua muuta keskustelua kuin ainoastaan tästä olisi näistä samoista asioista parempi käydä täällä meidän salissakin uudistukset jatkuvat nyt sitten ministerineuvoston puolella ministerineuvostoa modernisoidaan ja siellä meillä on anne berner omalta osaltaan viemässä asiaa eteenpäin uudet jäsenet pääsivät mielestäni hyvin vauhtiin me saimme hyviä puheenjohtajuuksia me olimme edustaja eerolan kanssa kaksi vanhaa konnaa siinä koko joukossa ja kaikki muut olivat uusia jäseniä kiitos siitä aktiivisuudesta otitte vastaan niitä tarjottuja tehtäviä siellä oli oli tarjolla ja otitte hyvin ne asiat kiinni se oli se oli hieno asia vielä omastakin työstäni olin ennen carl haglundia keskiryhmien puheenjohtaja puoli vuotta tuon vuoden kaksituhattaviisitoista aikana myös sitten puheenjohtajistossa ja budjettitoiminnassa mukana keskiryhmät on mielenkiintoinen ryhmittymä meitä on eri puoluetta viidestä eri maasta vaikka täällä suomen salissa rkpn ja vihreiden kanssa käy keskusta aina pientä debattia ehkä asioista niin tuossa pohjoismaisessa keskustelussa me olimme monessa asiassa hyvin samansuuntaisia mutta myös muitten maitten eri puolueitten kanssa oma työni jatkui myös sitten nibn eli nibin pohjoismaisen investointipankin ndfn ja nef con kontrollikomiteassa niistä sain kanssa hyvää kokemusta ja olen vienyt sitä viestiä eteenpäin että meidän tulisi enemmänkin käyttää näitä rahastoja ja rahoja myös kotimaassa ja myös tähän ulkomaiseen toimintaan onhan tämä toimisto sentään meillä täällä helsingissä

arvoisa puhemies yhdyn kyllä täysin näihin kommentteihin mitä tuli konkretian lisäämisestä ja siitä että on toki myös meidän parlamentaarikkojen vastuulla se miten sitten tuomme niitä asioita sieltä pohjoismaiden neuvostosta tänne kotimaan kansanedustuslaitokseen mutta sekin kirjelmä minkä itse asiassa suomen valtuuskunta kesällä teki kansliatoimikunnalle siitä että nämä otettaisiin aina sitten jollakin tavalla käsittelyyn myös valiokunnissa on syytä muistaa ja aina esillä pitää että toivottavasti se pohjoismaisen näkökulman esiintuominen etenisi myös täällä kansallisessa parlamentissa

ajattelin ottaa vielä esille yhden kysymyksen johon itse törmäsin kun tein kirjallisen kysymyksen viime syksynä liittyen itse asiassa yhteen sittemmin islannin täysistunnossa läpimenneeseen suositukseen joka liittyy ihmisten terveyspalveluihin rajat ylittävässä yhteistyössä ennen kaikkea harvaan asutuilla alueilla siellähän monesti se lähin julkisen palvelun tarjoaja saattaa olla siinä naapurimaassa ja olisi ainoastaan järkevää että ihmiset saisivat käyttää sitten myös julkisia palveluja näillä seuduilla rajojen yli kyllähän tämä on ihan yksi eunkin perusprinsiipeistä että palvelut ja ihmiset liikkuvat mutta valitettavasti kuitenkin sitten ministerineuvoston vastaus oli aika nihkeä siihen asiaan huolimatta siitä että meillä on olemassa esimerkiksi eun potilasdirektiivi ja eu koettaa monin keinoin myös sosiaali ja terveyspuolella liikkuvuutta ja kehitystä edistää sikäli kyllä toivon sitten semmoista tarkkailua kollegoilta kotimaassa että myös sitten kotimaan ministereille viedään sitä pohjoismaista näkökulmaa aina esille että se siellä ministerineuvostossakin tulisi sitten esille kyllähän toivoisi että että ne täysistunnot joihin parlamentaarikot kokoontuvat ohjaisivat myös sitä ministerineuvoston työskentelyä

arvoisa rouva puhemies edustaja haglund totesi että tämä esitys siitä että suomi kiilattaisiin myös varsinaiseksi työkieleksi neuvostossa toisi lisäkustannuksia sitä ei tietenkään kukaan kiistä että näin olisi sama tietysti islannin kohdalla itse näen että tässä tavallaan filosofia on sellainen että kaikki tai ei mitään jos linjaksi otetaan että tulkataan niin on hyvin epäjohdonmukaista että toiselle kieliryhmälle sanottaisiin että kyllä teitä tulkataan käännetään teitä ei kyllä lähtisin siitä lähtökohdasta että kaikkia sitten pitää kohdella samalla tavalla oli se linja mikä tahansa toinen vaihtoehtohan olisi se että tehtäisiin se mikä nuorten pohjoismaiden neuvostossa päätettiin eli eli työkieleksi englanti en sitä kannata minun mielestäni meidän kannattaa pitää meidän kansallisista kielistämme kiinni ja niitä arvostaa se on osa myös sitä pohjoismaista yhteistyötä ja sen merkitystä meille kaikille tässä yhteydessä kiittää edustaja haglundia ja kaikkia suomen valtuuskunnan jäseniä hyvin hedelmällisestä yhteistyöstä ja keskustelusta näissä kysymyksissä toimintakertomuksesta haluan vielä ottaa yhden asian erityisesti esille täällä todettiin mikä tuli edustaja eerolan puheenvuorossa esille että venäjän edustajien kanssa ei ole juuri nyt ollut viime vuonna yhteistyötä pitkälti liittyen tähän ulkomaisiksi agenteiksi luokitteluun tämä on hyvin valitettavaa suomen kannalta meille erityisesti pohjoismaista totta kai norjan lisäksi rajanaapurina on hyvin tärkeää se minkälainen venäjä yhteistyö tässä oltiin kestävä pohjola ryhmässä sen verran aktiivisia että kun meillä on kesäkokous nyt islannissa kesäkuun lopussa niin esitin ja sitten meidän suomen valtuuskunnasta edustajat kärnä ja koski kannattivat että kutsuimme venäjän duumasta edustajia tähän kestävä pohjola valiokunnan kokoukseen ja myös sitten ympäristöasiantuntijoita jos ajatellaan erityisesti tällaista kysymystä kuin ympäristöasiat niin olisi aika tynkä keskustelu jos emme venäläisiä esimerkiksi arktisiin kysymyksiin kutsuisi paikalle se on sitten heidän käsissään tulevatko vai eivät mutta tärkeää on että keskusteluyhteys

jos olisi joskus aikanaan sovittu että puhuttaisiin skandinaaviskaa niin ehkä ehkä sillä voitaisiin pärjätäkin itsellänikään ei ole kovin vahva ruotsi ja sitten varsinkin jos grönlantilainen puhuu murtaen tanskaa on ihan mahdoton asia päästä yhteisymmärrykseen sen kautta eli tämä on hienoa kun suomeen on saatu tulkkaus tulkkaus ja meidän täytyy pitää siitä kaikin tavoin kiinni kiinni ja edistää edistää sitä se taisi olla viime vuonna vuonna viisitoista niin että pikkuisen näiden meidän omien maksuasioittemme takia joku tulkkaus taisi jäädä tekemättä tai ainakin uhattiin että niitä olisi supistettu mutta muutama asia vielä tuo budjettiprosessi uudistui se otti muutamia askeleita mielestäni vähän eteen ja taaksepäin mutta nyt siinä vaiheessa puheenjohtajistossa että tämän vuoden budjetointi onnistuisi jo ehkä paremmin esitimme keskiryhminä myös budjettirahoitukseen sitä että olisi perustettu eu toimisto toimisto sinne näen tämän pohjoismaisen yhteistyön niin että nämä ovat kuin viisi sisarusta

kolme on eussa kolme on natossa ja yksi on eurossa eli sen toiminnan edistäminen ja tiivistäminen ehkä eunkin suuntaan on tärkeää niin kuin esimerkiksi norja ottaa monia asioita yhtä lailla käyttöön vaikkei eun jäsen ole natosta vielä sen verran että kyllähän ruotsi nosti aika lailla tätä nato keskustelua esille ja se on hyvä että asiasta keskustellaan pohjoismaisessakin

rouva puhemies yleisesti vain tästä kieli ja tulkkausasiasta siis juuri näin edustaja elo olemme ihan samaa mieltä itse asiasta minun huoleni on lähinnä se että suomi on ollut nyt se se pohjoismainen maa joka on halunnut pitää budjettia mahdollisimman pienenä helsingistä käsin ollaan painotettu sitä että se ei saa kasvaa pitäisi pikemminkin supistua ja jos katsotaan per capita nyt kuka maksaa niin me hyötyjän asemassa ja jos me silloin tulemme esittämään semmoisen esityksen joka tuo huomattavia siis huomattavia ei vain pieniä lisäkustannuksia niin pitää varautua siihen että sanotaan että tämä sopii mutta lasku tulee helsinkiin tätä minä yritän sanoa ja minä sanon tämän hallituspuolueille sen takia että niin kuin tiedätte opposition edustajilla ei ole hirveästi sanottavaa siihen budjettiin teidän pitää sitten keskenään ratkoa ratkoa se mistä ne rahat otetaan mutta itse asia on täysin ok on hyvä myös huomioida se että tätä asiaa on esitetty aikaisemminkin minä sihteeristön kanssa sen verran juttelin minä kyselin kyselin sitä taustaa koska satuin tapaamaan entisen pääsihteerin joka on entinen meidän kansanedustaja ja kysyin häneltä asiaa se tapaaminen sattui samana samana päivänä kuin edustaja eerola oli tuonut tämän esille hän sitten kertoi että sitä selvitettiin positiivisessa mielessä jo silloin kun hän oli pääsihteeri ja ja se törmäsi sitten siihen että se olisi tuonut huomattavat lisäkustannukset ja että nämä muut pohjoismaat olivat jo silloin sitä mieltä että silloin lasku helsinkiin koska suomi ei

sanahelinäksi vaan oikeasti lähdetään tätä muutosta ajamaan koska minäkään en halua sitä että siirrytään englannin kielen käyttöön niin se vaatii sitä että meillä on myös suunnitelma siitä miten ne kustannukset katetaan jos tätä aletaan ajaa läpi on myös todennäköisempää että tässä onnistutaan jos meillä on uskottava suunnitelma siitä miten tämä rahoitetaan sitä minä tässä yritän painottaa mutta itse

puhemies kiitän edustaja haglundia erinomaisesta puheenvuorosta juuri näin jos filosofiasta olemme samaa mieltä ja niin kuin ymmärtääkseni valtuuskunta varsin yhteneväinen siinä on niin silloin on enää kyse siitä miten käytännössä asia toteutetaan ja olette oikeassa siinä että huomattavia kustannuksia varmasti tulisi mitä tulee sitten siihen lähetetäänkö lasku helsinkiin niin tietysti minä näkisin henkilökohtaisesti niin että että suomen asia on niin tärkeä että siitä kannattaa jotain maksaakin että suomen asiaa edistetään tällaisessa yhteistyössä mutta se on minun henkilökohtainen näkemykseni se on sitten sellainen mitä pitää tietysti hallituksen sisälläkin käsitellä jos ja kun sellainen kysymys eteen tulee mutta kyllä minusta henkilökohtaisesti tällaisesta kannattaisi myös meidän jotain maksaa mutta mennään siihen konkretiaan nyt kun tämä filosofia alkaa olla klousattu ja sovittu siinä on yhteinen näkemys niin sitten lähdetään sillä konkretialla eteenpäin että miten se asia hoidetaan

puhemies edustaja elo oikeastaan tässä kohtaa tyhjensi pankin eli eli jos jos on ehkä koettu suomessa joissain tapauksissa niin että tämä pohjoismainen yhteistyö ei ole antanut antanut niin paljon kuin se kenties voisi antaa tai niin paljon kuin se on on antanut ruotsille norjalle ja tanskalle niin sitten ei ole ehkä ollut halukkuutta maksaa mutta jos tilanne olisi niin että koettaisiin että tällaisen edistyksen saatuamme saisimme enemmän siltä pohjoismaiselta yhteistyöltä niin silloin ehkä ehkä voisi kuvitella että siihen jonkun verran enemmän myös taloudellisesti panostettaisiin no sitä emme tässä voi päättää niin kuin kaikki kaikki tiedämme tiedän myös tämän että tämmöinen aloite oli joskus vajaa kymmenen vuotta sitten tehty vastaavan suuntainen suuntainen aloite ja silloin oli puhuttu juuri näistä suurista kustannuksista mitä se oli tuonut mutta oli kuitenkin otettu edistysaskeleita jo silloin ja silloin muun muassa nämä kommentoidut päiväjärjestykset alkoivat tulla käännettyinä käännettyinä suomen kielellä ja näin aikaisemmin esityslistat olivat tulleet lähes pelkästään tanskaksi tämä filosofinen pohdinta että kun lähtee jotain jotain hakemaan niin silloin joutuu miettimään että ei ehkä aina saa kaikkea sitä mitä hakee mutta että saa yleensä aina jotain ja ehkä tämä pitäisi konkreettisemmin määritellä mitä haetaan ja tarkoitetaan mutta tämä asia on hyvä jos tämä johtaa esimerkiksi siihen että kööpenhaminassa siellä sihteeristössä tulevaisuudessa on on enemmän suomenkielistä työntekijää työntekijää ei tarvitse olla suomalaisia mutta sellaisia jotka edes osaavat suomen kieltä kieltä jotta voi lähettää lähettää esimerkiksi kyselyitä kirjallisia kysymyksiä omalla äidinkielellä jokainen tasaveroisesti niin sehän on jo huomattava edistysaskel mutta hienoa että tässä on sellainen poliittinen lähestulkoon yksimielisyys hallitus ja oppositiopuolueitten eri puolueitten ja ja eri pohjoismaisten ryhmien välillä että varmaan jollain tasolla menee eteenpäin